Arvoisa puhemies, parlamentti on ilmaissut päätöslauselmassaan huolestumisensa Iranin ydinaseohjelmasta ja olemme tässä antaneet tukemme sanktioille. Ryhmäni, kuten myös minä, suhtautuu hyvin varauksella näihin sanktioihin sen vuoksi, että pelkään niiden vahvistavan Iranin hallintoa ja kääntyvän täten tarkoitustaan vastaan. Iranin johtohan tarvitsee jonkinlaisen vihollisen ollakseen vahva ja näyttääkseen vahvalta, ja pelkään, että nyt on sitten tähän ansaan langettu. Nyt on kuitenkin vielä syytä neuvotella ja keskustella, vaikka me tiedämme, että Iran ei ole mikään helppo neuvottelukumppani eikä myöskään ole ollut luotettava. Joskus on myös hyvä asettua vastapuolen asemaan. Iran on entinen Persia, ja se on historiastaan ylpeä ja pitää itseään sivistyskansana, mitä se historian valossa onkin.